Arvoisa puhemies, harvoin on kansainvälinen yhteisö yhtä yksimielinen rauhaan kannustamisen keinoissa kuin Sudanin ja Etelä Sudanin konfliktin kohdalla. Afrikan unioni on tehnyt merkittävän avauksen tiekartan muodossa, jonka YKn turvallisuusneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätöslauselmassaan. EUn puolelta ulkoasiainneuvosto, neuvoston puheenjohtaja ja korkea edustaja ovat kaikki kiirehtineet osapuolia sitoutumaan tähän tiekarttaan kohti rauhaa. Keskeistä tässä YKn päätöslauselmassa on saada osapuolet perustamaan 10 kilometriä pitkä demilitarisoitu raja alue, aktivoimaan siellä yhteiset tarkastus ja valvontamekanismit sekä aloittamaan rauhanneuvottelut ilman ehtoja. Sudanin johto tuntuu kuitenkin leikittelevän ja asettaa aina uusia ehtoja näille rauhanneuvottelujen aloittamiselle.

Yli puolet Etelä Sudanin väestöstä eli noin 4,7 miljoonaa ihmistä kärsii elintarvikepulasta. YKn humanitaarisen avun koordinointitoimisto pelkää, että Etelä Sudan voi ajautua entistä suurempaan kurjuuteen. Ongelmana on myös huono infrastruktuuri, joka vaikeuttaa tuon humanitaarisen avun saamista maahan.